Arvoisa puhemies, hyvät kollegat, on todella valitettavaa, että tämä lakiesitys kaatui, ja olen samaa mieltä niiden kollegoiden kanssa, jotka sanovat, että se johtui siitä, että komissio ja neuvosto päättivät asettaa etusijalle

Parlamentti taas kuunteli eurooppalaisia kuluttajia, joiden valtaenemmistö ei halua kloonauksen käyttöä lihan ja maidon tuotannossa, joiden valtaenemmistö haluaa vähentää eläinten kärsimyksiä, eikä lisätä niitä.

Edes tähän neuvosto ei suostunut, ja kuten nyt kuulimme muun muassa sekä Kartika Liotardilta että Peter Lieseltä, neuvoston ja komission argumentit olivat täysin valheellisia ja ne olivat mitä todennäköisimmin jopa tietoisesti valheellisia.